pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunta euroopan neuvoston suomen valtuuskunta ja eduskunnan pankkivaltuutetut ovat valinneet puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa seuraavasti

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee harry wallinin valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi

päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on suullinen kyselytunti pyydän

paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmoittautumaan nousemalla seisomaan

arvoisa rouva puhemies tämä on tämän hallituskauden ensimmäinen kyselytunti ja haluan toivottaa uudelle hallitukselle viisautta ja oikeudenmukaisuutta arvoisa puhemies tuhannet pienten lasten vanhemmat varhaiskasvatuksen ammattilaiset marssivat eilen eduskuntatalon ohi heillä oli huoli hallituksen lapsiin kohdistamista leikkauksista heillä oli huoli leikkauspaketin oikeudenmukaisuudesta hallituksen leikkauslista on pitkä koska hyvätuloiset on rajattu näiden taloustalkoiden ulkopuolelle kysyn pääministerin sijaiselta ministeri soinilta viime lauantaina totesitte helsingin sanomissa että pääomaverotusta voidaan tarkistaa

hallitusohjelma strateginen tietysti se mihinkä on sitouduttu on kuitenkin täysin selvää että jos tilanteet muuttuvat ja hallituspuolueet niin yhdessä päättävät niin silloin pystytään liikkumaan myös verotuksen keinoin tässä taloudellisessa tilanteessa on itsestään selvää ja tärkeää että taakkaa jaetaan eri väestöryhmien kesken hallitus tulee arvioimaan talouden kokonaisuutta syksyn budjettiriihessä ja silloin selviää tämäkin kanta lähtökohta on tietenkin se että se mitä hallitus on yhdessä sopinut

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa rouva puhemies asia on tärkeä sillä esimerkiksi pääomaverotusta tarkastamalla sdpn vaihtoehdon mukaan voitaisiin kerätä jopa sata miljoonaa euroa lisää valtion kassaan millä voitaisiin perua moni näistä kipeistä leikkauksista ja säästöistä jotka kohdistuvat ja joita vastaan ihmiset tuhannet ihmiset eilen kaduilla marssivat nyt kun pääministeri on aiemmin tässä salissa myöntänyt että nämä taloustalkoot eivät koske hyväosaisia kun arkkipiispa mäkinen on vedonnut teihin että ottaisitte verotuksen kautta myös hyväosaiset mukaan tänne eduskuntaan meille tulvii pienten lasten vanhempien lähihoitajien varhaiskasvatuksen ammattilaisten viestejä joissa he vetoavat hallitukseen että tarkistakaa päätöksiänne tehkää niistä oikeudenmukaisempia nyt kun totesitte että tätä asiaa voidaan arvioida niin aiotteko ottaa tämän esille ja mikä on koko hallituksen kanta

rouva puhemies hallitus on linjannut selkeästi että kokonaisveroaste ei saa nousta tästä linjauksesta hallitus pitää kiinni ja sitten budjettiriihessä yhdessä voidaan sopia että jos jotain korotetaan niin sitten vastaavasti on on jotain myöskin laskettava sitten tietenkin budjetti on kokonaisuus mainitsitte tuossa että tässä ei ole hyväosaisia koskevia asioita sekä raippaveroa että solidaarisuusveroa jatketaan ja se pitää niin

arvoisa puhemies ilmoitin vain mitä hallitus on tehnyt ja hallitus on tehnyt päätöksen strategisessa ohjelmassaan että raippavero pysyy se rokottaa suurituloisia eläkeläisiä ja solidaarisuusvero pysyy se rokottaa suurituloisia tietysti jos näissä halutaan sitten vetää eri linjaa niin sen tulorajan puitteissa sitten on välystä siinä mikä se on mutta solidaarisuusvero ilman muuta pysyy ja sitten tietysti mitä näihin

tarkastellaan se on budjettiriihi joka ne päätökset sitten lopullisesti

arvoisa rouva puhemies lapsilla on vain yksi lapsuus näin minulle eilen kun olin mukana vain kaksi kättä tapahtumassa liian suuret ryhmäkoot lisäävät stressiä päivähoidossa työskentelevien mutta myös lasten arjessa sosiaalisten taitojen oppiminen ja turvallisuudentunteen saaminen vaikeutuvat liian isoissa ryhmissä hallitus suunnittelee nyt tehotarhausta tehotarhausta varhaiskasvatuksen sijaan aikuiset erityisesti rikkaat aikuiset ovat mukana säästötalkoissa vapaaehtoisesti mutta lapset otetaan mukaan säästöihin pakolla arvoisa kasvatus kasvatus ja opetusministeri teidän hallituksenne tekee nyt arvovalinnan onko todella niin että tässä ajassa säästöt on järkevä tehdä lapsilta eikä niin että nyt panostettaisiin lapsiin ja tehtäisiin sitä kautta säästöjä tulevaisuudessa

arvoisa rouva puhemies kaikki tässä salissa ja myöskin kotikatsomoissa kotikatsomoissa tiedämme että suomi on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa säästöjä on välttämätöntä tehdä ja ne kohdistuvat kaikkien suomalaisten arkeen ymmärrän tämän oikein hyvin myöskin pienen lapsen äitinä on kaksivuotias oma lapsi ja sitä kautta olen jokapäiväisesti tekemisissä kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa ymmärrän erittäin hyvin sen huolen ja ne kysymysmerkit mitä meidän lapsiperheissä tällä hetkellä on ilmassa mutta haluan muistuttaa myöskin siitä että erilaisissa mittauksissa oecd vertailuissa suomalainen varhaiskasvatus on laadultaan erittäin hyvää olemme kärkimaita siinä ja myöskin tulevaisuudessa olemme sitä uusi varhaiskasvatuslaki tulee voimaan ensimmäinen kahdeksatta ja se vahvistaa lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen siinä oleellista on se että se on muutakin kuin päivähoitoa se on varhaiskasvatusta jolla on pedagogisia tavoitteita tukee vanhempien kasvatustyötä ja on laadultaan aivan erinomaista

arvoisa puhemies tässä opetusministeri toi esille näitä varhaiskasvatuksen säästöjä ja on selvää että hallitus on tehnyt todella isot leikkaukset varhaiskasvatukseen viime eduskunta hyväksyi varhaiskasvatuslain uudistuksen ensimmäisen osan ja seuraavassa osassa piti juuri parantaa lastentarhanopettajien ja päivähoidon laatua ja mitoituksia ja nyt te olette menossa toiseen suuntaan olette kasvattamassa ryhmäkokoja vastoin kaikkien asiantuntijoiden suosituksia näyttää siltä että hallitusneuvotteluissa ihannoitiin tällaista päätöksentekotapaa että että vatulointikoriin siirrettiin asioita kolmen miehen jotka eivät tienneet mitä he olivat päättämässä päätettäväksi niin että tämmöinen hutiloinnin ihannointi tuli asioihin perehtymisen sijalle oletteko te todella sitä mieltä että nämä päätökset koulutuksesta ja leikkaamisesta ovat sellaisia jotka ovat suomen tulevaisuuden etu meidän lapsiltamme leikkaaminen heikentää meidän koulutuslupaustamme ja jokaisen nuoren tasa arvoa oletteko valmiita tekemään lapsivaikutusten arvioinnin näihin päätöksiin ja korjaamaan niitä siltä pohjalta ykn lapsen oikeuksien sopimus edellyttää tällaista

puhemies edellisessä vastauksessa kerroin niitä syitä minkä takia olemme tilanteessa jossa kaikkialta leikataan olemme eläneet pitkään sellaisessa tilanteessa jossa meidän hyvinvointiyhteiskuntamme on kasvanut ja jossa myös kustannukset ovat nousseet huimasti ja nyt kun taloudessa on heikko suhdanne ja sen lisäksi meidän suomalaisessa yhteiskunnassamme eletään teollista rakennemuutosta ja on myöskin julkisen talouden kestävyysvaje ja uudistusten suuri tarve olemme tilanteessa jossa meidän on pakko tehdä myöskin sellaisia päätöksiä joita kukaan tässä salissa eikä tässä hallituksessa olisi halunnut tehdä siitä syystä seistä tässä puolustamassa näitä leikkauksia on kova paikka koko tälle hallitukselle mutta tehtävä on tekemättä ei voi jättää niin kuin tasavallan presidentti sauli niinistökin on sanonut ja totean vielä sen että meidän päiväkodeissamme työskentelee erittäin hyviä loistavia varhaiskasvatuksen ammattilaisia jotka tekevät työtä sitoutuneesti haluten tehdä sitä kasvatustehtävää yhdessä perheiden kanssa ja me haluamme hallituksena näistä kipeistä päätöksistä huolimatta antaa kaiken tuen heidän tärkeälle työlleen

arvoisa puhemies kyllähän tässä on kysymys arvovalinnoista arvoista mistä me säästämme ja mistä me leikkaamme hallitusohjelmassa esitetyt säästöt kohdentuvat kohdentuvat epäoikeudenmukaisesti kuten pääministerikin täällä salissa totesi kun hallitusohjelmaa käsiteltiin lapset ovat joutuneet hallituksen säästöjen kohteeksi nyt kohtuuttomasti arvoisa ministeri koko hallitusohjelmassa ei puhuta varhaiskasvatuksesta opetus ja kulttuuriministeriön kohdalla lainkaan ainoat kirjaukset näkyvät leikkauslistoissa viime kaudella alkoi varhaiskasvatuslain uudistus johon liitettiin ehdottomasti lausumalla toinen vaihe nyt näyttää siltä että tämä varhaiskasvatuslain uudistus vesittyy kokonaan jos tätä toista vaihetta ei tule se romuttuu joka tapauksessa koska lain tavoitteet pedagogian lisääminen lasten osallisuuden lisääminen ja oman varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen heille jokaiselle vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön kanssa

arvoisa rouva puhemies kyllä on tulossa varhaiskasvatuslain toinen vaihe tehdään tällä hetkellä käymme parhaillaan läpi lausuntopalautetta jota muuten tuli tuli huimasti näitä yksityiskohtia katsomme ja teemme ja valmistelemme hyvää lainsäädäntöä tässähän on käynnissä suuri varhaiskasvatuksellinen uudistus sitä kautta että varhaiskasvatus ymmärretään muunakin kuin vain lapsen päivähoitona muunakin kuin vain silleen että me säilömme lapset päiväksi jonnekin jotta vanhemmat voivat käydä töissä tai muuten vaan vaan kyse on varhaiskasvatuksesta eli siitä että sillä on myös pedagoginen kasvatuksellinen sisältö joka tukee meidän pitkää koulutusjatkumoamme ja valmistaa meidän lapsia lähtökohdista riippumatta sinne koulutaipaleelle myöskin pystytään havaitsemaan hyvän varhaiskasvatuksen turvin esimerkiksi oppimisvaikeuksia

edustaja jaskari on oikeassa kuten hänen tapansakin on olla

taloudellinen toimeliaisuus ja kannattava työnteko on avain siihen että me voimme hoitaa koulut vanhainkodit lapset vammaiset monin tavoin julkisesta tuesta riippuvaiset henkilöt meillä on tässä maassa työnantajapula meillä ei ole työvoimapula meillä on työnantajapula meillä on pula niistä ihmisistä jotka uskaltavat ottaa riskiä uskaltavat satsata ottaa toisia töihin ja ottaa siitä vastuun meidän täytyy ymmärtää että vain kannattavat yritykset voivat tuottaa työpaikkoja ja meidän täytyy rohkaista ihmisiä tähän riskinottoon tätä kautta me saamme lisää verotuloja ja ja sitten voimme tehdä hyvinvointia tähän hallituksella on paljon tavoitteita muun muassa yrittäjävähennyksen kannustaminen viidellä prosentilla on yksi tapa saada lisää työtä suomeen

puhemies pitää ensiksi kysyä pääministerin sijaiselta puhuitte ihan hyvin siitä että meillä on työnantajapula ja sitä kautta myös sitten vaje työpaikoista te totesitte arvoisa ministeri soini että näin on miten teidän mielestänne tämä teidän ajatuksenne siitä että nostetaan pääomaverotusta palvelisi tätä tarkoitusta ainakin oma ymmärrykseni on se että sitä kautta heikennetään halua investoida suomeen heikennetään halua sijoittaa sitä pääomaa tänne kotimaahan voisitteko tarkentaa ministeri soini sitten

arvoisa rouva puhemies veroahan maksetaan vasta sitten kun tulee tulosta ja voittoa ja näin pitää ollakin minä todella kannustan tässä maassa siihen että tulee parempia yrityksiä tulee voittoa jota voidaan sitten verottaa mitä pääomaveroon tulee niin hallitus on ilmoittanut että kokonaisveroaste ei nouse jos jostain nostetaan niin jostain vastaavasti lasketaan tämä asia sitten mahdollisesti käsitellään budjettiriihessä mutta se edellyttää sitä että hallitus on asiasta yksimielinen ei sitä päätöstä yksikään ministeri tai muutamakaan voi tehdä hallituksen yhteinen päätös

arvoisa puhemies haluan vielä edustaja haglundille todeta sen että että subjektiivisen päivähoito oikeuden rajauksesta huolimatta jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen myös tulevaisuudessa ja itse asiassa toivoisinkin että saisimme varhaiskasvatuksen piiriin sellaisia ryhmiä jotka siitä kaikkein eniten hyötyvät muun muassa esimerkiksi maahanmuuttajaryhmiä nykyistä enemmän taloudelliset vaikutukset ja säästötavoitteiden toteutuminen tullaan totta kai tässä lainvalmistelun yhteydessä huolellisesti selvittämään meillä on vasta tämän hallituksen toimintasuunnitelman valmistelu alkanut ja myöskin tämän lain valmistelu on vasta ihan alkuvaiheessa joten varmasti voimme näihin taloudellisiin vaikutuksiinkin palata vielä myöhemmin moneen kertaan

puhemies ymmärrän tietenkin lastentarhanopettajien huolen kasvavasta työtaakasta uskon että me kaikki salissa sen ymmärrämme haluaisin kuitenkin kiinnittää salin huomiota siihen että nythän on kysymys myös normien väljentämisestä kukaanhan ei velvoita kuntia ottamaan käyttöön tuota lukua yhden suhde kahdeksaan vaan siellä voidaan mennä yksiseitsemällä tai pienemmälläkin normilla elikkä normien väljentämisestä on kysymys ja se lienee syytä ottaa huomioon ymmärrän totta kai myös huolen tästä subjektiivisesta päivähoito oikeudesta semminkin että yhdeksänkymmentä prosenttia suomen kansasta näytti kannattavan tuoreessa kyselyssä mutta silti siihen liittyy erityisesti naisten työmarkkina aseman kannalta haastavia tilanteita kysymykseni ministerille on kun viime vaalikaudella vatuloitiin aika voimakkaasti tuon toisen vaiheen kanssa ja nämä pätevyydet olivat erityisesti siellä esillä mitä olette mieltä voidaanko tuossa toisessa vaiheessa tuoda nyt erinomaista työtä tekevien lastenhoitajien tilalle kun he siirtyvät eläkkeelle lastentarhanopettajia jolloin voisimme vahvistaa meidän erittäin laadukasta varhaiskasvatustamme entisestään

arvoisa puhemies viime kaudella tosiaan valmisteltiin tätä varhaiskasvatuslakia ja ehkä ongelmana olikin siinä se että se valmistelu ajoittui sinne vaalikauden aika loppupuolelle ja sitä ei silloin ehditty tehdä valmiiksi varmasti jos olisi aikaisemmin päästy vauhtiin voitaisiin olla jo pidemmälläkin mutta onneksi tämä hallitus voi tämän korjata ja tuoda sen varhaiskasvatuslain toisen vaiheen myöskin tänne eduskuntaan niin pian kuin mahdollista sitten vielä tähän edustaja puumalan aiheelliseen kysymykseen haluaisin todeta sen että tosiaan erilaisissa tutkimuksissa on havaittu että että ryhmäkokojakin suurempi merkitys on niillä ammattilaisilla jotka tekevät sitä työtä antavat sitä varhaiskasvatusta siellä meidän päiväkodeissamme

arvoisa rouva puhemies nyt tilanne on siis se että pääministeri tässä salissa myöntänyt että nämä teidän hallituksenne talkoot eivät kosketa hyväosaisia viime viikolla

tiedonantokeskustelussa näin pääministeri täällä totesi ja nyt pääministerin sijainen ministeri soini eduskunnan edessä ilmoitti että hallitus on valmis tarkistamaan verolinjauksia hallitus on valmis muuttamaan tehtyjä päätöksiä

kun sanoitte että tämä on nollasummapeliä verotuksen osalta niin mikä teidän viestinne on nyt niille ihmisille jotka eilen marssivat eduskuntatalon ohi lastentarhanopettajille hoitajille pienten lasten vanhemmille ettekö ole valmiita perumaan niitä lapsiin kohdistuvia leikkauksia joista he esittivät eilen huolen moni tällä hetkellä katsoo kotikatsomoissaan kysyn oletteko valmiit tarkistamaan päätöksiä

rouva puhemies hallitus on linjannut että kokonaisveroaste ei nouse tämä on hallituksen linjaus ja tästä pidetään tietenkin mitä hallitus voi tämän linjauksen sisällä tehdä hallituksella on tietysti luonnollisesti mahdollisuus ja näin voi tapahtua sitten kun te sanotte että lapsiperheet kärsivät osa lapsiperheistä kärsii mutta haluan sanoa että tämä hallitus kumosi edellisen hallituksen linjauksen siitä että kotihoidon tukea leikataan ja että kotihoidon tukea määritellään perheen ulkopuolelta tämä on tämä on hyvä päätös kyllä kotihoidon tuenkin piirissä asuu iso määrä lapsia ja nyt yhteiskunta ei puutu tähän asiaan ja arvoisa puhemies lapsilisiin ei ole koskettu

puhemies eilen tuhannet suomalaiset osoittivat mieltään sitä vastaan että hallitus romuttaa varhaiskasvatuksen laadun ja tuo suomeen lasten luokkayhteiskunnan tänään kymmenet suomalaiset professorit ja huippututkijat ovat julkistaneet avoimen kirjeen hallitukselle tässä kirjeessä vaaditaan sitä että hallitus tekisi hallitusohjelmalleen sukupuolivaikutusten arvioinnin ja toteuttaisi myös edellisten hallitusten toimeenpaneman tasa arvosuunnitelman tästä hallitusohjelmasta on todettava

tietopalvelukin jo osoitti että suurimmat leikkaukset kohdistuvat julkiselle sektorille ja nimenomaan naisvaltaisille aloille ja samoin suurimmat indeksijäädytykset kohdistuvat nimenomaan naisiin hallitus tekee erittäin ikävää historiaa suomalaisessa tasa arvohistoriassa meillä on edessämme työelämän huonontumisen lyhyt historia jossa huononnus kohdistuu nimenomaan naisvaltaisiin aloihin juuri tästä ovat suomalaiset tutkijat tänään osoittaneet huolensa ja he ovat kysyneet aikooko

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta painamaan viides painiketta ja nousemaan seisomaan

kyllä nyt täytyy ihmetellä eikö esimerkiksi lasten tasa arvo tai sukupuolten tasa arvo mitä suurimmassa määrin ole nimenomaan strateginen asia erilaiset tutkimukset ovat osoittaneet että kun tasa arvo mainitaan hallitusohjelmassa se vie merkittävästi tasa arvoa myös eteenpäin tämä on tutkimuksissa todistettu miten te voitte väittää että on strategista nimenomaan jättää tasa arvotavoite mainitsematta tämä on suomessa lipposen ykköshallituksen jälkeen ensimmäinen hallitusohjelma jossa tasa arvoa ei oteta laisinkaan poliittiseksi tavoitteeksi arvoisa rouva

puhemies edustaja alanko kahiluoto totesitte ensimmäisessä puheenvuorossanne että hallitus tekee historiaa tasa arvoasioitten osalla me olemme nyt tilanteessa jossa tämä hallitus on kolmattatoista päivää maan vetovastuussa ja on erittäin monta asiaa jotka ovat jo lähteneet valmisteluun meillä ei ole ihan valmiita vastauksia mutta on asioita jotka ovat jo valmistelussa toisekseen meillä pitää olla tasa arvoasioidenkin kohdalla selkeitä tavoitteita tiedän että hallituksen piirissä laajasti lähdetään siitä että myös muut asiat joita valmistellaan ovat strategisen hallitusohjelman hengessä tapahtuvia otan mielelläni vastaan niitä ydinasioita jotka tällä vaalikaudella pitää asettaa tasa arvopolitiikan ytimeen mitkä ovat ne puoli tusinaa kysymystä joiden kohdalla tämän vaalikauden loppuun mennessä pitää tasa arvossa olla päästy eteenpäin mielelläni otan palautetta vastaan

arvoisa rouva puhemies täytyy sanoa että tämän hallituksen osalta edustaja myllykoskelle on selvinnyt mitä tarkoittaa oikeudenmukaisuus ja se tarkoittaa oikeistonmukaisuutta tämä hallitusohjelma joka rakentuu niin sanotusti strategisesti on todellakin strateginen ratkaisu ja kyllä kysymyksen esittäjä alanko kahiluoto oikein toi esille että tämä on ollut strateginen päätös että tasa arvolla ei tällä hallituksella ole kosketuspintaa naisten euro työmarkkinoilla on se kahdeksankymmentäviisi senttiä naisten asema työelämässä siltä osin ja varsinkin niillä naisvaltaisilla aloilla joilla lapsen syntymästä niin pienempien eläkkeiden kuin sitten yritystenkin osalta on epätasa arvoista olisi luullut että juuri tämä hallitus joka yrittäjyyttä tukee ja perustelee ministeri rehulan osalta olisi ottanut siihen kantaa millä tavoin tämä hallitus aikoo tehdä sen toteutuksen että hallitus pohtii ja ja tuo esille tasa arvovaikutukset tämän hallitusohjelman osalta

puhemies tasa arvo ohjelmalla ja tasa arvon parantamisella ja edesauttamisella toki pitää olla kasvot meillä on tilanne jossa sosiaali ja terveysministeriö osaltaan vastaa siitä että esimerkiksi asiakirja joka viime vaalikaudella on laadittu tasa arvo ohjelma hallitukselle tullaan laatimaan mutta tasa arvon edistäminen niin miesten ja naisten välillä naisten ja miesten välillä kuin muutoinkin yhteiskunnassa on jokaisen ministeriön vastuulla jokaisen lain kohdalla vastuulla se että nämä arviot tehdään

missä hallitus käsittelee oman hallitusohjelmansa toimeenpanoa tulen käyttämään puheenvuoron siitä että kaikki kolmetoista muuta ministeriä muistavat tasa arvon

rouva puhemies ensin haluaisin huomauttaa ministeri soinille että tuo kotihoidon tuen pakkojakamisen estäminen ei suinkaan ole tämän hallituksen tekosia vaan kristillisdemokraatit edellisessä hallituksessa pitivät huolta siitä että näin ei tehty mutta olisin halunnut kysyä ministeri rehulalta sitä eikö ole aika uhkarohkeaa että kuitenkin nämä leikkaukset mitä nyt on esitetty hallitusohjelmassa tulevat hyvin voimakkaasti kohdistumaan naisvaltaisiin aloihin ne tulevat kohdistumaan terveydenhoitoon kasvatukseen koulutukseen te toteatte että teillä ei ole tiedossa tällä hetkellä niitä vaikutuksia koska te aiotte näitten leikkausten taloudelliset vaikutukset nimenomaan sukupuolten tasa arvon näkökulmasta selvityttää

avoimesti ja suoraan ääneen eduskunnan edessä että kolmantenatoista päivänä ministerinä ollessani minulla ei ole tätä tietoa hallitusohjelma on kirjoitettu sen talousohjelma on kirjoitettu tavalla jossa on lähdetty siitä että jotka tehdään esimerkiksi lasten päivähoidon osalta josta täällä on puhuttu ykkös primääritavoite on se että lapsella on oikeus päivähoitoon varhaiskasvatukseen aivan kuten täällä ministeri grahn laasonen sanoi toisekseen miten kohtaantuvat nämä kuntien menojen karsintaan liittyvät ratkaisut sitten loppujen lopuksi kun meillä on lainsäädäntö eduskunnassa en minä ainakaan pysty sitä tänään teille sanomaan jos salissa on joku joka pystyy niin hyvä on mutta se että olisi euromääräisiä lukuja tai joitakin prosenttilukuja ei niitä vielä tänään

arvoisa rouva puhemies edustaja essayah oli oikeassa olette kylväneet aikanaan oikean asian oikealla tavalla ja tämä hyvä hallitus on ottanut sen huomioon se teidän linjanne nyt toteutuu tämän hallituksen toimesta

arvoisa puhemies tässä hallitusohjelmassahan todetaan että kun esiopetuksen yhteydessä kunnalla ei enää olisi velvollisuutta tarjota normaalia päivähoitoa vaan maksullista kerhotoimintaa kuusi vuotiaalla ei siis olisi enää oikeutta siihen normaaliin päivähoitoon kuten ministeri rehula tuossa äsken totesi mitä tämä tarkoittaa joko lapsiperheet maksavat tai toinen vanhemmista jää kotiin tai siirtyy osa aikaiseen työhön ja eihän kuusi vuotiasta lasta voi yksinkään jättää puoleksi päivää niin kuin minun nuoruudessani vielä tehtiin useimmiten se toinen vanhempi on se pienituloisempi eli äiti miten tämä sitten on tasa arvoista teidän mielestänne että nimenomaan äidit joutuvat jäämään yhdeksi vuodeksi uudestaan kotiin hoitamaan lasta

puhemies meidän kuusi vuotiailla on oikeus ja tulevaisuudessa myöskin velvollisuus osallistua esiopetukseen joka muuten sattuu olemaan suomessa sekin aivan erinomaisen laadukasta ja se valmistaa meidän lapsiamme koulutielle ja siinä pystytään hyvin tasaamaan niitä lähtökohtaeroja myöskin sitten sen koulutien helpottamiseksi myöhemmässä vaiheessa eli tämä on aivan erinomaista suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan parhaita helmiä esiopetus aivan erinomaista ja mitä tulee tähän uudistukseen joka joka mahdollistaisi tulevaisuudessa kunnille vapaammat kädet siihen miten se esiopetuksen jälkeen oleva aika siitä päivästä järjestyisi niin tämän valmistelu on vasta hyvin alussa ja tähän liittyen myöskään ei vielä ole kovin paljon konkreettista kerrottavaa mutta tässäkin asiassa voidaan palata asiaan kun meidän valmistelumme ja tämä toimintasuunnitelma etenee ja lain valmistelu käynnistyy

haluaisin puuttua vielä näihin lain vaikutusarviointeihin kun ne ovat tulleet täällä monessa puheenvuorossa esille sukupuolivaikutusten osalta ja myös sitten lapsivaikutusten osalta ja miksi ei myös vaikka kuntavaikutusten osalta haluan muistuttaa teitä siitä että meillä on ollut jo monen vuoden ajan ongelma että nämä vaikutusarvioinnit lainsäädännön osalta eivät ole olleet riittäviä

puhemies jonkin aikaa sitten pääministerin sijainen täällä sanoi että naiset saavat valita perheet saavat valita ketkä hoitavat lapsia onko hänen mielestään myös niin että naiset ovat valinneet että meillä on pienempi eläke meillä on pienempi palkka me naiset olemme tehneet vuosikymmeniä töitä subjektiivisen päivähoidon puolesta tasa arvon puolesta tasapalkkaisuuden puolesta ja sen puolesta että kaikki politiikan toimet arvioitaisiin myös sukupuolinäkökulmasta koska tiedämme että ole kysymys valinnoista vaan on kysymys syrjinnästä ja se edellyttää myöskin että hallitus kantaa vastuun siitä että naisiakin kohdellaan oikeudenmukaisesti tässä maassa tasa arvo ohjelma on tietenkin erittäin hienoa että se tulee mutta haluaisin tiedustella voiko hallitus luvata että se tulee jo budjetin yhteydessä koska muuten siitä ei varmasti ole hirveän paljon hyötyä

hallitus on omalta osaltaan vastuussa siitä että tasa arvo suomessa edistyy mutta

mikä on palkkatasa arvon vaikutus eläkkeisiin tähän päätöksentekoon vaikuttavat myös muut toimijat joilla on merkitystä siinä miten naisen euro ja miehen euro vastaavat toisiaan hallitus kantaa tämäkin sipilän hallitus oman taakkansa ja vastuunsa ja edesauttaa teidänkin mainitsemianne useita tavoitteita jotka ovat minusta kuitenkin niitä suomalaisen tasa arvoisen yhteiskunnan tavoitteita joissa korjattavaa on ja niin pitää olla te kysyitte päivää

kuluvan vuoden aikana eduskunnan budjettikäsittelyn aikana meillä on se käytettävissämme siihen uskon ja siihen luotan ja jos ei sitten ilmesty niin taidamme palata kyselytunnilla tähän aiheeseen mutta se on minun minun tavoitteenani ja se on

arvoisa rouva puhemies kuten täällä on käynyt ilmi oikeistohallitus käy monen väestönosan kimppuun kovalla kädellä ja kovilla leikkauksilla eläkeläisten osalta kaikista kovimpien leikkausten kohteeksi joutuvat ne kymmenettuhannet eläkeläiset jotka saavat tällä hetkellä eläkkeensaajan asumistukea juuri tuoreeltaan kelan laskelmat tämän leikkauksen kohdentumisesta neljäkymmentätuhatta pienituloista eläkeläistä menettää sata viiva kaksisataa euroa kuukaudessa kuulitte aivan oikein sata viiva kaksisataa euroa kuukaudessa sen lisäksi viisikymmentä viiva sata euroa kuukaudessa menettää toiset neljäkymmentätuhatta pienituloista eläkeläistä vasemmiston mielestä tämä on täysin kohtuuton leikkaus niitä tämän hyvinvointivaltion rakentajia kohtaan jotka ovat tällä hetkellä eläkeläisiä aikooko hallitus todellakin toteuttaa näin rajun leikkauksen eläkeläisten tuloihin asumistuen menetyksen

arvoisa puhemies varmasti jaamme hallituksessa ihan jokainen tämän huolen miten nämä vaikeat leikkaukset saadaan nyt vietyä vietyä eteenpäin niin että se rasitus ei tulisi kohtuuttomaksi kenellekään on aivan totta että tänään on tämä kelan raportti tullut tai sanotaan alustavat laskelmat ovat tulleet julki ja ne toki otetaan erittäin vakavasti ja varmasti tässä prosessin aikana tullaan tullaan tarkastelemaan sitä kokonaiskuvaa mikä siitä sitten syntyy mutta on selvää että näitä rakenteellisia uudistuksia on tehtävä ja se tarkoittaa myöskin sitä että meidän sosiaaliturvajärjestelmää on ryhdyttävä yhdenmukaistamaan ja on myöskin muistettava että sosiaaliturvan kustannukset valtion budjetissa ovat erittäin mittavat se kuinka me pystymme turvaamaan tällaisen perusturvan ihmisille tulevaisuudessa valitettavasti tarkoittaa sitä että meidän pitää pystyä myös sitä kokonaiskuvaa tarkastelemaan mutta toki niin että se rasite ei ole kohtuuton kenellekään

tämä eläkkeensaajien asumistuen poisto ei ole mikään rakenneuudistus se on selkeä leikkaus se on satakaksikymmentäkolme miljoonaa euroa mitä tällä tavoitellaan hallitusohjelmassa on erittäin kauniita lauseita kauniita lauseita ikäihmisten hoidon parantamisesta kotona asumisen tukemisesta kotiin tuotavien palvelujen parantamisesta ja niin edelleen ne ovat vain kauniita lauseita ja toisaalta kun täällä aiemmin edellisellä kaudella vanhuspalvelulakia säädettäessä käytiin kovaa keskustelua esimerkiksi tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksesta ja mitoitukseksi saatiin se nolla pilkku viisi per asiakas nyt hallitusohjelmassa ollaan tätäkin jo silloin riittämättömäksi koettua mitoitusta edelleen heikentämässä alaspäin elikkä näiden leikkausten lisäksi kysymys on myöskin tarjottavien palveluitten laadun heikentämisestä aikooko hallitus todella tätä mitoitusta heikentää

rouva puhemies sipilän hallituksella on joissakin asioissa perintö ja yksi perintö on ikääntyvän väestön palveluihin liittyen se että laitospainotteisuudesta pitää päästä kotihoitopainotteisempaan palvelurakenteeseen palvelumalliin on pyrittävä löytämään niitä keinoja joilla ihan aidosti siinä parhaassa paikassa eli kodissa on jokaisella mahdollisuus asua elää ja olla ennen kaikkea elää turvallista elämää suoraan kysymykseen suora vastaus hallitusohjelmassa ei ole hoitajamitoitukseen mitään muutosta nykytilanteeseen päinvastoin paine on siihen että pitää väljentää nykyisestäkin niitä vaatimuksia jotka säädöksissä

asumistukeen siinä että säästötoimi on totta että on eläkeläisiä joihin joihin tämä tulee varmasti kirpaisemaan enemmän kuin toisiin mutta se pitää myöskin muistaa että on myöskin sellaisia asumistuen saajia joilla tämä tuki tulee nousemaan eli ei tämä ole pelkästään huono uudistus että nämä järjestelmät yhdenmukaistetaan kyllä tässä on mitä suurimmassa määrin kysymys myöskin siitä että tätä rakenteellista uudistusta ja muutosta tehdään ja sitä on välttämätöntä tehdä meillä ei tule sosiaaliturvajärjestelmä kestämään

tässä tuli ilmi että kolmetoista päivää sen jälkeen kun hallitus on aloittanut toimintansa nämä hallitusohjelman linjaukset tuomitaan niin että ne ovat vain kauniita lauseita siellä on myöskin maininta siitä että tehdään tällainen yksinäisyyden ehkäisyyn tähtäävä ohjelma ja pyritään nimenomaan vanhusten asemaa parantamaan ja huomioimaan ja niitä toimenpiteitä tekemään aidosti joita on peräänkuulutettu myös viime hallitukselta muun muassa kotihoidon parantamisen suhteen

tämä hallitus jakaa kansaa kahtia se näkyy tasa se näkyy eläkeläisissä ja lapsiperheissä se näkyy myös koulutuksessa kun tässä nyt on keskusteltu näistä luvuista niin sata euroa kaksisataa euroa sillä välillä tullaan pienituloisilta kaupungissa asuvilta eläkeläisiltä leikkaamaan nämä ovat erityisesti naisia koska naiset ovat niitä pienituloisia ihmisiä tämän palkkaepätasa arvon kautta ette te tällaista luvannut varapääministeri pääministerin sijainen soini silloin ennen vaaleja mitä te sanotte nyt näille ihmisille joilta leikataan tällä tavalla hallituksen puolesta

arvoisa puhemies katsotaan kokonaisuus nämä epäkohdat jotka mainitsitte ovat osa tätä kipeätä ratkaisua aivan kuten ministeri mäntylä sanoi on iso joukko eläkeläisiä joihin tämä leikkaus ei kohdistu ja jostain syystä edustaja rinne te olette unohtanut takuueläkkeen takuueläkkeen runsaat kaksikymmentä euroa tulevat sadalletuhannelle ihmiselle muistaakseni viime vaalikaudella te ajoitte tätä takuueläkettä mutta sitä ei tullut nyt se tulee

arvoisa puhemies niin nämä uudet laskelmat eläkeläisten asumistuesta toki saavat meidät kaikki huolehtivaisiksi haluan pysytellä tässä aiheessa asia ei kuitenkaan ole niin yksioikoinen kuten ministeri tässä otti esiin ja haluaisin tästä vielä varmistuksen onko käsitykseni oikea siitä mitä äsken ohimennen mainitsitte eli eläkeläisen asumistuki ilmeisesti leikkaantuu mikäli nämä tuet yhdenmukaistetaan muiden tukien kanssa jos hänellä on paikkakunnan vuokratasoon nähden kohtuullisen suuri tai keskimääräistä suurempi vuokra tai asunto ja ilmeisesti tuki

arvoisa puhemies tällaisia johtopäätöksiä voisi näin alustavasti kyllä tehdä mutta kuten tässä aikaisemmin sanoin tämä prosessi on vielä kesken niitä vaikutusarviointeja tässä nyt nimenomaan tehdään ja niitä tehdään nimenomaan niin että se rasite ei olisi kohtuuton kenellekään sen myötä kun nämä järjestelmät yhdenmukaistetaan ja totta kai siihen myöskin varaudutaan niin että ihmisillä on aito mahdollisuus myöskin

pääministeri että valtiovarainministeri ovat viime päivinä tavanneet keskeisiä eurooppalaisia päättäjiä se on erittäin hyvä asia yhtenä keskeisenä aiheena on ollut kreikan tilanne ja nyt olisi hyvä saada eduskunnassa päivitys tästä tilanteesta kysynkin tämän vuoksi nyt pääministerin sijaiselta ulkoministeri soinilta mikä on teidän käsityksenne nyt kreikan tilanteesta ja mikä on suomen

kreikan piti vastata viime torstaina junckerille he eivät sitä tehneet vastausta ei tullut perjantainakaan lauantaina taisi tulla puhelinsoitto se vastine jonka kreikka on euroryhmälle antanut on kevyt sillä ei velkaantuminen taitu sillä ei velkakestävyys parane ja tällä hetkellä näyttää siltä että sopimusta tältä pohjalta ei synny syrizan toiminta tässä asiassa on mielestäni ollut vastuutonta

on tietysti sääntöjä noudattava maa me edellytämme

arvoisa rouva puhemies olisin vielä pääministerin sijaiselta kysynyt sitä että

jos sitten kreikan hallituksen toimilinja muuttuu ja löytyy yhteinen sävel niin onko suomen hallituksella edellytykset ja valmius osallistua mahdolliseen uuteen tukipakettiin kreikan osalta jos tarve niin vaatii jotta valuutta pysyy yhdessä ja kreikka pystyy jatkamaan euromaana

arvoisa rouva puhemies neuvottelut ovat nyt herkässä vaiheessa ja en lähde spekuloimaan sillä tilanteella vaan katsotaan ensin neuvottelutulos viime eduskuntakaudella kylläkin eduskunta sitoutui pääomittamaan ja luomaan evm järjestelmää ja se päätös on tehty ja siihen suomi on maana sitoutunut toivoni mukaan on niin että kreikka ottaa lusikan kauniiseen käteen tekee neuvotteluratkaisun ja jollakin aikavälillä tämä velkaongelma helpottaa tällä hetkellä se ei kyllä näytä kovin hyvältä ja olen tämän asian suhteen kyllä pessimistinen

arvoisa rouva puhemies kreikan tilanne on se mikä olisi jatkossa suomen tilanne jos opposition täällä antamat neuvot otettaisiin todesta eli ne neuvot että ammutaan alas kaikki uuden hallituksen säästöt tänään säästöt kuulemma koskevat naisia lapsia huomenna sairaita ylihuomenna terveitä kohdistuvat ihan tavallisiin suomalaisiin tietysti kehenpä muuhunkaan kiinalaisiinko mutta kreikan tilanne on joutunut huonoksi suomessa pyrimme taloutta korjaamaan suomessa pyrimme velkaantumisen lopettamaan jotta kreikan tie ei olisi suomen tie mutta kun kreikan tilanne on näin huono niin toivon että he lukevat helsingin sanomista saska saarikosken erinomaisen artikkelin joka lähtee siitä että kreikkalaisten ei pidä syyttää muita vaan katsoa peiliin kysyn ministeri

arvoisa rouva puhemies minulla oli tänään erinomainen mahdollisuus vertailla kahta velkakriisin hoitajaa tapasin nimittäin islannin ulkoministerin joka kertoi miten islannissa tämä velkakriisi hoidettiin se hoidettiin se hoidettiin niin että kolme isoa pankkia pistettiin konkurssiin ja ne jotka olivat velat tehneet ne myöskin riskin kantoivat tässä olisi ollut euroopan unionillekin oppia miten pistää todella sijoittajavastuu täysillä käyntiin on tietenkin selvä että jos kreikka ei pääse sopimukseen ei tule sopimusta silloin kreikka ajautuu maksukyvyttömyyteen ja käytännössä konkurssiin se tässä on se vaihtoehto joko sopimus joka yhteisesti hyväksytään tai maksukyvyttömyys ja

arvoisa rouva puhemies kristillisdemokraatit ymmärtävät talouden sopeuttamisen tarpeen mutta ennen vaaleja ja myös hallitusohjelmaa julkistettaessa hallituspuolueiden puheenjohtajat vakuuttivat että turvallisuudesta ei tingitä sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon parlamentaarinen työryhmä teki kolme kuukautta sitten yksimielisen esityksen jossa ehdotettiin yhteensä noin sadan miljoonan euron lisäystä näille toimialoille jotta tuota alenevaa kehystasoa voitaisiin paikata ja nykyinen toiminnan ja henkilöstön taso säilyttää esimerkiksi poliisissa rajavartiolaitoksessa ja tullissa nyt hallitusohjelmasta löytyy kuitenkin vain puolet tuosta määrärahalisäyksestä eli noin viisikymmentä miljoonaa euroa ja tällä on kyllä valtavan suuri ja huolestuttava vaikutus tähän sisäisen turvallisuuden tilanteeseen esimerkiksi itse olen arvioinut arvioinut että poliisin osalta se saattaisi mennessä merkitä jopa neljänsadanviidenkymmenen henkilötyövuoden vähenemää kysynkin nyt hallitukselta mikä on teidän arvionne miten tämä hallitusohjelma tulee näkymään vuoden kaksituhattayhdeksäntoista

on totta että parlamentaarisen työryhmän esittämää seitsemääkymmentäviittä plus kahtakymmentä miljoonaa harmaan talouden torjuntaan ei pystytä täysimääräisesti hallitusohjelmassa osoittamaan sisäiselle turvallisuudelle kuitenkin tämä viisikymmentä miljoonaa osoitettiin tilanteessa josta me olemme täällä tänäänkin keskustelleet eli joka paikasta joudutaan leikkaamaan tässä tilanteessa pystyttiin osoittamaan tämä viisikymmentä miljoonaa tähän tärkeään kohteeseen tilanne on se esimerkiksi poliisin osalta että vielä ensi vuosi näyttää kohtuulliselta sen jälkeen on tunnustettava että haasteet ovat suuria nykyisen turvallisuuden tason säilyttämiseksi mutta hallitusohjelmaan on kirjattu myöskin se että me lähdemme valmistelemaan me lähdemme valmistelemaan sisäisestä turvallisuudesta selontekoa joka esitellään eduskunnalle ensi vuonna siinä määritellään se turvallisuuden taso jota eduskunta ja hallitus haluavat suomessa ylläpidettävän ja määritellään myöskin resurssit ja katsotaan miten nämä asiat saadaan sopimaan yhteen katsotaan yhdessä miten me selviämme näistä haasteista
pyydän lisäkysymyksiä haluavia ilmoittautumaan
arvoisa

puhemies kaikki nämä aiheet eilinen mielenosoitus eläkeläisten asumistuki sisäinen turvallisuus kertovat vain siitä että kun tehdään miljardien sopeutusta ja leikkauksia niin kyllähän ne kohdistuvat kaikkialle tässä taustalla tietysti on se huoli että meidän koko taloutemme on mennyt vuodesta toiseen vain alaspäin minä esitän kysymykseni talousministeri rehnille mitä täällä reaalitalouden puolella on tapahtumassa suomen pankilta eilen tuli aikamoiset madonluvut onko siellä tämän talven kevään osalta mitään myönteistä näkyvissä joka antaisi katetta sille että voitaisiin jollain tapaa tästä leikkauslinjasta tinkiä

arvoisa rouva puhemies edustaja vanhasen kysymykseen vastaisin sitä kautta että meillä on suomen pankinkin eilisten eilisten lukujen mukaan edelleenkin taantuma päällä meillä on hyvin vaikea tilanne suomen taloudessa eli tämän vuoden alkuvuosi on ollut olemattoman kasvun aikaa ja vienti on volyymiltaan alle viime vuoden vastaavan tason ja kun katsotaan vähän pidemmälle meillä on tällä hetkellä kansantuote kuusi prosenttia alle vuoden kaksituhattakahdeksan tason teollisuustuotanto kolmetoista prosenttia alle vuoden kaksituhattakahdeksan tason ja vienti kaksikymmentä prosenttia alle vuoden kaksituhattakahdeksan tason tämä on korutonta kertomaa ja se kertoo siitä että kurssin korjaaminen on välttämätöntä hallitus on ryhtynyt tähän työhön kolmen päätavoitteen ensinnäkin korjaamaan suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukykyä rakentamalla yhteiskuntasopimusta laajalta pohjalta vuoropuheluhengessä toiseksi jotta velkaantuminen saadaan kuriin ja kolmanneksi panostamaan kasvuun kuten biotalouteen ja liikenneverkon korjausvelan korjaamiseen

toivotan ministeri orpolle menestystä taistelussa näiden määrärahojen puolesta sisäisen turvallisuuden voimavaroihin kuuluvat myös maahanmuuttohallinnon resurssit suomen linjahan on tähän asti ollut selkeä siinä että emme ole kannattaneet turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja euroopan sisällä vaan kantamme on ollut se että jokainen maa vastaa omalle alueelleen tulleiden turvapaikanhakijoiden tutkinnasta olin nyt aika hämmentynyt kun kuulin että ministeri orpo totesi että suomi kuitenkin saattaisi asettua kannattamaan komission esitystä sisäisistä siirroista mikä mielestäni on tuhoisa tie koska se vain pahentaisi ihmissalakuljettajien vetovoimaa ja ja saattaisi merkitä suomessa jopa kahdeksansadan turvapaikanhakijan tuomista tänne kysynkin nyt pääministerin sijaiselta pitääkö suomen linja se linja joka

arvoisa rouva puhemies hallitusohjelma lähtee yksiselitteisesti siitä että meillä on tietty pakolaiskiintiö se pidetään mutta me emme hallitusohjelman mukaisesti voi olla avaamassa sellaisia latuja joita tällä hetkellä on avattavissa tämä asia on hallituksessa huomenna aamulla ja sen jälkeen tulee suureen valiokuntaan tietysti hallitus käy tästä vielä vielä keskustelut mutta asia on aivan niin kuin ministeri räsänen sanoi en pidä kovinkaan järkevänä sitä anteeksi edustaja mutta tuskin se haittaa en pidä kovin järkevänä sitä että eu lähtee näitä asioita normittamaan vapaaehtoisuuden pohjalta pitää edetä se on oikea tie

on aivan totta että hallitus muodostaa huomenna ministerivaliokunnassa kantansa tähän kysymykseen se mikä on muuttunut itse asiassa jo hallitusohjelman kirjoittamisesta on se että euroopan komissio on ottanut käyttöön niin sanotun hätäpykälän jolla se edellyttää kaikilta jäsenmailta osallistumista tähän valtavaan maahanmuutto ongelmaan joka on erityisesti kreikassa ja italiassa käsillä viime vuoden aikana kolmesataatuhatta laitonta maahanmuuttajaa tuli pääasiassa välimeren yli tänä vuonna vauhti on kiihtynyt ja ongelma ei ole pelkästään siellä etelä euroopassa ruotsiin tuli kahdeksankymmentätuhatta viime vuoden aikana saksaan kaksisataatuhatta suomessa turvapaikanhakijoiden määrät ovat kasvussa meidän täytyy yhdessä hakea näihin eurooppalaisia ratkaisuja ja suomen pitää olla mukana etsimässä näitä ratkaisuja huomenna me tästä jatkamme pääministerin sijaisen kanssa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies käsittelemme eduskunnan kirjaston kertomusta vuodelta kaksituhattaneljätoista kertomusvuoden alkua leimasi valmistautuminen kirjaston takaisinmuuttoon peruskorjattuihin tiloihin aurorankadulle muuton vuoksi kirjasto oli asiakkailta suljettuna seitsemän viikkoa eduskunta asiakkaiden aineistopyynnöt hoidettiin kuitenkin sulkuaikana normaalisti muutot päättyivät lopullisesti lokakuussa suunnitellussa aikataulussa peruskorjauksen myötä kirjaston tilat saatiin esteettömiksi tutkijat saivat oman työtilan alakerrasta kirjasto panosti markkinointiin ja sen myötä kirjasto sai uusia asiakkaita uudelleen avattuun avattuun kirjastoon järjestettiin kaikille avoimia esittelyjä kaikki eduskunnan yksiköt saivat kutsun tulla tutustumaan uusittuihin tiloihin opastettuihin esittelyihin osallistui lähes tuhat henkilöä ja ne toivat kirjastoon uusia asiakkaita erityisesti ryhmästä muut tähän ryhmään kuuluu lähinnä kansalaisia jotka eivät ole tutkijoita tai opiskelijoita kirjaston asiakkaiden tiedonhankintatavat ovat kokeneet suuren muutoksen koska verkosta on helposti saatavilla eri alojen aineistoja kattavasti eduskunnan kirjaston kävijämäärät ja palvelujen käyttömäärät ovat vähentyneet tämän vuoksi kirjaston hallitus päätti lyhentää kirjaston aukioloaikoja yhdeksän tuntia viikossa lyhennykset kohdistettiin ilta aikoihin jolloin kirjaston kävijäotannan mukaan on vähiten kävijöitä lyhennykset helpottivat kirjaston henkilöresurssien kohdentamista tietoasiantuntijoiden sisällölliseen työhön päivystysten sijasta erityisesti verkkopalvelujen ja arkiston henkilökuntaa osallistui eduskunnan asioiden käsittelyjärjestelmän kehittämistyöhön yhteistyössä talon muiden yksiköiden kanssa veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston haastattelujen tekeminen kilpailutettiin ja arkistoa kartutettiin kolmellatoista uudella haastattelulla arvoisa rouva puhemies kirjastokenttä suomessa elää muiden alojen tavoin jatkuvassa muutoksessa kirjastojen määrä on viime vuosikymmeninä vähentynyt muun muassa kuntaliitosten vuoksi lainausluvut ja kirjastokäynnit ovat vähenemässä

digitalisaatio on muuttamassa käyttäytymistämme ajasta ja paikasta riippumattomaksi kilpailevat ajankäyttömuodot lisääntyvät hallitusohjelman mukaan tarkoituksena on säätää laki ja nyt suora sitaatti sitaatti jonka puitteissa kunnat voivat harkintansa mukaan päättää millä tavalla ne järjestävät laissa lueteltujen lakien mukaisia palveluja tämä kirjaus koskee myös kirjastolakia

nykyisen kirjastolain mukaan kunta voi järjestää kirjastopalvelut itse yhdessä muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin hallitusohjelman kirjauksen merkitys tarkentuu lähitulevaisuudessa

helsingin keskustakirjaston rakentaminen ja avaaminen vuonna kaksituhattakahdeksantoista lisää varmasti yleistä mielenkiintoa kirjastoja kohtaan tämä saattaa tarjota mahdollisuuksia myös eduskuntakirjastolle esimerkiksi markkinoinnilliseen lisänäkymiseen ja muuhun yhteistyöhön kiitän kirjaston henkilökuntaa hyvin tehdystä työstä joka palvelee laajasti suomalaista yhteiskuntaa demokratiaa vapaata tiedonsaantia ja sananvapautta

rouva puhemies

edustaja kiuru antoi erinomaisen selvityksen kirjaston kertomuksesta vuodelta kaksituhattaneljätoista on hyvä että meille on nyt myös peruskorjattu tänne käyttöä varten uudet tilat ja se että meitäkin kannustetaan niin tiedonhankintaan kuin itseopiskeluun mahdollisuuteen sivistää itseämme ja kehittyä tässä työn ohessa on äärimmäisen tärkeä puhemies kaiken kaikkiaan kannan kirjastopalveluiden säilymisestä suomessa osana lähipalveluja kyllä erittäin suurta huolta tässä kokonaisuudessa usein noilla pienillä paikkakunnilla kirjastopalvelut ovat ehkäpä jopa niitä ainoita julkisia palveluita missä nuoriso voi kokoontua kokoontua keskustella sivistää itseään niin ikään pidän kyllä välttämättömänä sitä että kun lähipalveluista säädettävää lainsäädäntöä täällä me eduskunnassa kehitämme ja säädämme niin kirjastopalvelut ja kulttuuripalvelut kaikilta osin tulevat olemaan siellä myös prioriteettilistan kärjessä kaiken kaikkiaan tätä kirjaston kertomusta vuodelta kaksituhattaneljätoista pidän hyvänä ja ja kaiken kaikkiaan kannustan myös uusia edustajia käyttämään meidän upean kirjastomme palveluita

rouva puhemies käsittelyssä on eduskunnan kirjaston vuosikertomus viime vuodelta ja siinähän erittäin hyvin on käyty läpi remonttiprosessi ja se miten on tähän tilanteeseen tultu se asia mihinkä haluaisin kiinnittää huomiota nyt kun tämä vuosikertomus lähtee valiokuntakierrokselle ja ja tulee hyväksyttäväksi toivoisin että jatkossakin otettaisiin eduskunnan kirjaston kehittämisessä huomioon myös eduskunnan ulkopuoliset asiakasryhmät eduskunnan kirjasto on erittäin tärkeä monelle opiskelijalle itselläni on tästä aivan omakohtaista kokemusta nimittäin tuossa pari vuotta sitten eduskunnan kirjasto auttoi kyllä paljon minua saamaan oman maisterintutkielmani valmiiksi ja muutenkin pidän erittäin tärkeänä sitä että tiukoissakin talousoloissa yhteiskuntatieteelliseen ja oikeustieteelliseen tutkimukseenkin satsataan myös ihmistieteet ovat tärkeitä arvon puhemies toivon että tämä huomioidaan tämän vuosikertomuksen jatkokäsittelyssä

arvoisa puhemies tämä esillä oleva kirjaston kertomus on hyvä esimerkki siitä mitä on toiminta remontin keskellä mitä on toiminta muutosrintamassa ja muutoksessa tiedon käsittely ja saavutettavuus muuttuvat tällä hetkellä todella valtavaa vauhtia siitä remontti on hyvä esimerkki että muutosta tapahtuu koko ajan nyt sitten meillä on todella haaste se miten me kirjaston toimintaa voimme kehittää jatkossa edelleen erittäin paljon jotta uudenlainen tiedon käsittely uudenlainen tiedon saavutettavuus olisivat koko ajan paremmin kansalaisten käytettävissä tämän kirjaston toiminta on toivottavasti esimerkki myös muille kirjastoille siitä miten asioita voidaan kehittää eteenpäin tämä meidän eduskunnan kirjasto on todellakin eduskunnan ja suomen lainsäädännön tunnettavuudelle erittäin tärkeä asia se on hyvin merkittävä toivottavasti voimme myöskin tulevalla vaalikaudella ja tänä vuonnakin jo kehittää asiaa eteenpäin

puhemies haluan kiittää edustaja pauli kiurua erinomaisesta puheenvuorosta eduskunnan kirjaston kertomusta käsiteltäessä edustaja kiurun puheenvuorossa oli oikeastaan kaikki ne ydinasiat nostettu hyvin esille on hienoa että eduskunnalla on nyt toimitilojensa puolesta aivan loistava kirjasto joka varmasti kuuluu maan parhaimmistoon ja nyt kuten kuulimme tähän helsingin keskustaan nousee sitten uusi keskuskirjasto joka täydentää tätä kirjastoketjua mutta tässä yhteydessä yhteydessä on arvoisa rouva puhemies pakko nostaa esille myös se että on pidettävä huoli se on erittäin tärkeä osa kansansivistystyötä että kaikkialla maassa on toimiva kirjastoverkosto

lehtiä joita haluaisi mutta kirjastoverkosto tässä maassa tarjoaa siihen oivan mahdollisuuden eduskunnan on hyvä pitää tämä mielessä että pidämme kuntataloudet kunnossa ja kirjastoverkon koko maahan ulottuvana koska se on osa suomalaista sivistystyötä ja se kuuluu suomalaiseen kulttuuriin
arvoisa rouva puhemies ihan samalla tavalla kuin edustajat savola maijala ja hoskonen kiinnitän huomiota näihin maaseudun kirjastopalveluihin kirjastoilla on merkittävä ennalta ehkäisevä vaikutus kun katsotaan sitä että saataisiin noita meidän sosiaali ja terveyskuluja laskettua tässä tasavallassa tähän liittyen pidänkin tärkeänä että jatkossa eduskunnan kirjaston kehittämisessä me pidämme huolta siitä että myös maakunnissa kaukolainapalvelut maakuntien maaseudun kirjastot voivat kaukolainata täältä helsingistä niitä harvinaisempia teoksia vaikkapa sitten kun tehdään tutkimusta tai opintoihin liittyviä kirjoitelmia